Arvoisa puhemies, tätä keskustelua kuunnellessani minulle on tullut mieleen että nuorethan ne todella ovat sitä uusiutuvaa energiaa, johon kannattaisi panostaa.

Ne ovat nimenomaan ne ohjelmat, jotka olisivat tarvinneet lisärahoitusta.

Jo talouskriisiä ennen alkoi kulttuuri, jossa nuoret voidaan pitää vuosikausia harjoittelukierteessä. Niin sanottujen hyvien työnantajien eli kansainvälisten organisaatioiden tai yritysten ei yksinkertaisesti tarvitse maksaa, sillä nuoret ottavat työpaikat vastaan joka tapauksessa.